ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäseitsemän yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemästoista yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa rouva puhemies ehdotan että lakiehdotus hyväksytään seitsemänteen pykälään lisättävällä kolmannella momentilla lakialoitteen yhdeksänkymmentäkolme kautta kaksituhattakuusitoista mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäviisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies

edustaja sarkkisen